Arvoisa puhemies, pysyvän kriisinhallintamekanismin luominen Eurooppaan on perusteltua mahdollisten tulevien kriisien varalta.

Tässä ollaan lähellä sitä, että on ylitetty sodan kynnys.